Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, viisas kansakunta ottaa oppia historiasta. Vallankumous oli seurausta siitä, että teollisen vallankumouksen myötä suurella osalla väestöstä, aikuisilla ja lapsilla oli arvoa enää osana tuotantokoneistoa. Omistavaa osaa ei kiinnostanut, kuinka ihmiset elivät tai jaksoivat, heidän arvonsa ja oikeutensa olivat haitta ja koulutus tarkoitti hankalasti hallittavia. Vain mahdollisimman suuri tuotto mahdollisimman pienillä kustannuksilla oli tärkeää. Ihmisten eriarvoistaminen ei ole tässä maailmassa johtanut koskaan mihinkään hyvään. Tänä päivänä me näemme korruption, ihmisten riiston ja järjestelmän ahneuden vaikutukset. Me ihmettelemme silti radikalismin nousua ja äärioikeiston houkutusta. Miksi? Mietitään vaikka Aasian vaateteollisuutta, mistä eurooppalaiset yritykset ostavat vaatteita ja kankaita, tai sitten omaa Eurooppaamme, missä suurteollisuuden äänitorvet vaativat, että ihmiset tekevät useaa eri työtä minimipalkalla ansaitakseen toimeentulonsa samaan aikaan kun omistava prosentti viihtyy veroparatiiseissaan. Tekemällä kaikesta koulutuksesta maksullista me heikennämme sivistyksen ja koulutuksen tasoa ja kansasta tulee jälleen pelkkä osa tuotantokoneistoa. Onko siis ihme, että jatkuvan ihmisten eriarvoistamisen kautta kansalaiset nousevat vastarintaan? Toivottavasti olemme edes jotain historiasta oppineet ja ymmärrämme, että eriarvoistumisen tie ei ole fiksu tie Euroopalle eikä millekään muullekaan alueelle.